Meillä on vielä 20 pyydettyä puheenvuoroa tässä keskustelussa, joka on hyvin tärkeä, ja on tärkeää, että tästä puhutaan. Meillä on myös puheenvuorolistan ulkopuolisia pyyntöjä niin paljon, 12 kappaletta, että koska olemme istunnossa jäljessä, en voi niitä kaikkia myöntää. Näin avoimuuden nimissä ajattelin nyt luetella ne jäsenet, jotka tulevat saamaan keskustelun jälkeen puheenvuorolistan ulkopuolelta puheevuoron.